Aivan niin kuin täällä monet kollegat ovat sanoneet, neuvoston jäsenmaat ovat itse usein syyllistyneet vakaviin ihmisoikeusloukkauksiin. Tämä on väistämättä vähentänyt ihmisoikeusneuvoston arvovaltaa ja mahdollisuutta toimia ihmisoikeuskysymyksissä.

Ihmisoikeusrikkomuksiin syyllistyvät maat voisi jakaa totalitaarisiin maihin, kuten vaikkapa Pohjois Korea, ja niin sanottuihin hajoaviin valtioihin, kuten esimerkiksi Syyria, Keski Afrikan tasavalta, Irak, Sudan, Nigeria ja monet monet muut, ja

Huolestuttavaa uskonnonvapauden kannalta on se, että Saharan eteläpuolelle on syntynyt ääri islamilaisten ryhmien terrorivyöhyke, joka on aiheuttanut monissa maissa tuolla alueella valtavia kärsimyksiä. Maailmassa ei varmaankaan ole vain yhtä kaikille sopivaa järjestelmää uskonnon ja yhteiskunnan suhteesta, mutta olennaista on kuitenkin se, että kaikilla kansalaisilla on täysi mielipiteen omantunnon ja uskonnonvapaus sekä julkisessa elämässä että yksityiselämässä.